toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on kilpailutuksia ja hankintoja huomioiva hansel laki tulee seurata jatkossakin miten tämä laki tulee etenemään ja menestymään julkisilla hankinnoilla on paljon merkitystä ja näissähän näissähän liikkuu isot rahat varsinkin ruokahuollon hankinnoilla olisi todella iso merkitys jos ne olisivat kotimaista lähiruokaa elikkä oikeaa aitoa lähiruokaa toivoisin että joskus olisi sellainen tilanne että julkiset hankinnat valtio ja kunnat ottaisivat lähiruuan käyttöönsä lähiruoka olisi hyvä työllisyydelle huoltovarmuudelle suomen omavaraisuudelle ja ennen kaikkea suomen elinvoimaisuudelle ja myös suomen maaseututuotannolle toivoisin että joskus olisi sellainen tilanne että julkiset hankinnat olisivat ruuan osalta

herra puhemies tämä hansel yhtiöiden kilpailuttaminen on ollut vahvasti tapetilla kun on tehty niin suuria hankintoja että käytännössä hankinnat ovat menneet suomen rajojen ulkopuolelle näitten hyödykkeitten osalta sen vuoksi meidän pitääkin jatkossa kiinnittää entistä suurempaa huomiota siihen että nämä hankinnat pystytään tekemään pienempinä osina ja kuntien hankinnoissa suositaan niitä alueellisia kilpailutuksia jotta myös ne alueelliset paikalliset yritykset

ja ylipäätään suomalaiset yritykset pystyvät osallistumaan näihin kilpailutuksiin ei voi olla niin että meidän keskeiset hankintamme mitä kunnat tekevät mitä kuntapäättäjät tekevät kuntayhtymät ja maakunnalliset hankintarenkaat

menisivät

olkaa hyvä

etelä pohjanmaalta kuinka sairaanhoitopiirin hankintarengas kilpailuttaessaan elintarvikehankinnat

yhdeksänkymmentä prosenttisesti elintarvikkeet ovat kotimaisia ja vielä lähiruokaa hankinnoilla ja hankintojen hankintojen kilpailutuskriteereillä on erittäin suuri rooli siinä kuinka paljon näitä näitä paikallisia pystytään hankinnoissa ottamaan huomioon ja sen vuoksi kun kun hansel osakeyhtiötä koskevaa lakia on on muutettu muutettu siten että siihen ovat tulleet mukaan myös myös evankelisluterilainen kirkko ortodoksinen kirkko ja kela eli eli tässä tahossa on hyvin paljon näitä osallistujia mukana tässä yhtiössä pitää ottaa huomioon nämä nämä alueelliset painopisteet ja se että näitä näitä kilpailutuksia myöskin pirstotaan niin sanotusti pienempiin kokonaisuuksiin

arvoisa herra puhemies edustaja savola tuossa edellä hallituspuolueen edustajana piti hyvän puheenvuoron toki me oppositiossa toivoisimme että hallituspuolueet toimisivat tämän mukaisesti myös hallituksessa että omistajaohjaus toimisi nimenomaan tähän suuntaan että näitä kilpailutuksia ei tehtäisi niin sanotusti helpoimman kautta eli ei tehdä hirveän suuria kilpailutuksia ja toisaalta sitten mennä pelkkä hintakärki edellä laatu on yksi hyvin olennainen silloin kun halutaan että suomalaiset paikalliset pienemmätkin yritykset voivat niihin osallistua ja pärjätä ne tekevät yleensä laadukkaita tuotteita toisaalta sitten tämä minkä edustaja savolakin nosti esille hankintojen pilkkominen hieman pienempiin kokonaisuuksiin yksi esimerkki on tienhoito jossa kilpailutukset tehdään tänä päivänä niin suurina että meillä on käytännössä vain muutama jotka niitä voivat tarjota sen jälkeen itse asiassa ne tekevät alihankintasopimuksia sitten niille jotka ennen nämä nämä tiet hoitivat

huomattavasti paremmin katsoin että tuo hanselin puhtaanapidon tarvikkeiden iso kilpailutus jonka arvo on viisikymmentä miljoonaa on nyt mennyt päätökseen ja siinä keskisuomalainen jyväskyläläinen suomen medituote oy on voittanut tuon tuon tarjouskilpailun toivotaan että se säteilee sitten pk yrityksiin pienempiin yrityksiin sillä eihän yksi yritys missään tapauksessa pysty tätä kokonaisuutta yksin hallitsemaan vaan tarvitsee siihen kumppaniyrityksiä toivoisin että omistajaohjaus veisi tätä siihen suuntaan että kilpailutukset olisivat aidosti pienempiä niin kuin edustaja savolakin toi esille ja alueellisia silloin me saisimme sinne todennäköisesti vielä enempi tarjoajia

otetaan kilpailutuksessa huomioon sellaisia näkökantoja kuin esimerkiksi kuljetuksen aiheuttama ilmastorasitus silloin meillä on aito keino suosia sitä lähiruokaa lähellä tuotettua perunaa porkkanaa lihaa maitoa ja ja valita sitä kautta myös työllisyysvaikutuksiltaan parhaita tuloksia toivon että pääministeri sanna marinin hallitus tässä omistajaohjauksessa nyt hivenen terävöityisi että nämä hyvät puheet eivät jäisi hallituspuolueilta pelkiksi puheiksi vaan muuttuisivat myös teoiksi

arvoisa puhemies suomen yrittäjäkentästä yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia on pk yrityksiä jakaminen osiin on pk yritykselle erittäin tärkeää jotta niillä on kapasiteettia vastata tarjouspyyntöihin mahdollisuus jättää osatarjouksia tuo kilpailutukset huomattavasti laajemman yritysjoukon ulottuville kuin isommissa hankinnoissa joita ei osiin jaeta kun hankinnat jaetaan sopiviin palasiin markkinat eivät keskity vain suurille toimijoille ja toisaalta hankkija ei jää yhden toimittajan loukkuun huomattava osa pk yrityksistä on kokenut että hankintayksiköt eivät ole jakaneet hankintoja tarkoituksenmukaisiin osiin

jos ja kun tarkoitus on yksinkertaistaa ja sujuvoittaa toimintaa kuitenkaan tämä ei ole täysin ongelmatonta hanselin tehtävien osalta asiantuntijapalvelut ovat sellaisia että vastaavia palveluita tarjoavat myös yksityisesti toimivat muun muassa asianajajakonsulttipalvelut talousvaliokunta mietinnössään totesi pitävänsä kilpailuneutraliteetin kannalta ongelmallisena että julkishallinnon toimija joka saa lakiin perustuen tietoa markkinoiden toiminnasta harjoittaa samankaltaista toimintaa on hyvä jos hanselin toiminnan vaikutuksia seurataan ja kuten esityksessä luvataan jos markkinat häiriintyvät niin ryhdytään tarvittaviin toimiin

nimenomaan tätä markkinahäiriön näkökulmaa haluttiin ottaa huomioon pitää huoli siitä että että yrityksillä olisi tasaisia mahdollisuuksia myös tähän kokonaisuuteen osallistua ehkä varsinainen puheenvuoroni liittyy nyt siihen että että hanselissahan on otettu huomioon se että nimenomaan tämä paikallisuus olisi mahdollista eli eli kuntapäättäjille on on annettu mahdollisuus osallistua tarjouskilpailujen laatimisiin hanselin kanssa ja se mahdollistaa sen että että kunnat todella pääsevät vaikuttamaan siihen että esimerkiksi ruokapalveluun liittyvät kysymykset ovat lähialueelta ollut mahdollisuus koko ajan että näihin kilpailuihin osallistuttaisiin niin että muutama pieni yritys tai useampi yritys voisi yhteisesti osallistua tällaiseen hankintaan ja kilpailutukseen mikä taas mahdollistaa sen että yhä useampi yritys pääsee tässä vaikuttamaan omaan tilanteeseensa eli tässä kohtaa kun on puhuttu siitä että on mahdollisuus

kilpailutuksen voittaa ulkomainen yhtiö niin ei siinä mitään olemmehan eun sisällä mutta on hyvin todennäköistä että kilpailutuksen voittaa kyllä kotimainen yhtiö kun ne osaavat tulla yhteen ja tehdä tehdä sen tyyppisiä tarjouksia joihin joihin sitten pystytään vastaamaan eli eli tässä vaiheessa näkisin että että tässä hanselin toimintaa kritisoidaan pikkasen turhaan koska tulokset varsinkin tässä viimeisimmässä minkä medi medi palvelut voitti näyttävät kuitenkin toteen sen että nimenomaan paikallinen nimenomaan pk yritys on voittanut tämän tyyppisen tarjouksen ja tässä kohtaa minun mielestäni hanselin toiminta kestää hyvin tätä tarkastelua toki kehittämisen varaa on mutta tähän asti on onnistuttu ihan hyvin

puhemies tästä asiasta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua ja me olemme kuulleet edustajakollegoilta hyviä puheenvuoroja he kannattavat kyllä sitä että pk yrityksiä tuettaisiin näissä kilpailutuksissa eu hankintojen osaltahan laki on jo kauan selkeästi ohjannut jakamaan hankinnat osiin ja onhan se meidän

tulisi ohjata hanselin ja kuntien toimintaa selkeästi sanottu mutta silti olemme kuulleet näistä isoista hankinnoista sellaisia esimerkkitapauksia joita ei ole jaettu osiin vaan yhden toimittajan on odotettu hoitavan koko hankinta useille kymmenille kunnille sekä valtiolle kysyn miten tämä on mahdollista kun meillä on kerran voimassa oleva laki joka mahdollistaisi että näitä hankintoja pilkottaisiin pienempiin osiin miten se on mahdollista että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri päättää näin ketkä ovat siellä päättämässä olisiko meidän syytä katsoa peiliin miten me toimimme sitten kunnallisella tasolla ettemme me vain pidä kauniita puheita tässä salissa

arvoisa herra puhemies erittäin hyvä puheenvuoro edustaja östman nimittäin aina silloin kun kun päätökset menevät isompiin paikkoihin siirtyvät esimerkiksi sairaanhoitopiirille tai kuntayhtymille niin on vaara että ne päätökset mitä jo kuntatasolla tehtiin liudentuvat ja enää esimerkiksi paikallisuus tai suomalaisuus kestävät tuotantotavat eivät olekaan tärkeitä olen todella mielissäni siitä että tässä salissa on niin paljon keskusteltu lähiruuasta jos tahtotila on päättäjät pystyvät antamaan selkänojan hankkijoille olivat ne suuria tai pieniä meillä on vaikka suuresta lahden kaupungista esimerkki miten siellä pystytään ottamaan lähiruoka huomioon kun se on annettu ja tahtotila ruokahuollossa on meillä on esimerkkiä pienistä pienistä kunnista vaikkapa konneveden kunta jossa tämä sama on pystytty tekemään voidaan laittaa sellaiset kriteerit että saadaan haluttua tuotantotapaa elintarvikkeissa mutta kun edustaja heinonen nosti tässä ihan hyvin esimerkiksi tienpidon suuret kokonaisuudet joissa välikäsille jää rahaa niin sen lisäksi kyllä energian ja lämmön tuottaminen on yksi vastaavan tyyppinen asia minusta on aika outoa se että että sen takia että että viranomaiset katsovat että se aiheuttaisi lisätyötä jos he jatkavat voimassa olevia jopa puolet halvempia sopimuksia hakkeella he vetävät useita eri paikkakuntien laitoksia nippuun lämmöntuotannon pitäisi olla vaikkapa sitten pelletillä joka voi olla tuplaten kalliimpaa mielestäni kannattaisi aina silloin kun se on myös taloudellisesti järkevää ja tukisi kokonaisedullisuutta lähipaikkojen työllisyyttä ja taloutta miettiä se kilpailutus niin että sitä ositettaisiin näitä tämäntyyppisiä toimintamalleja on kyllä ihan mahdollista hanselin käyttää

kunnissakin käytetään ja vielä kun sinne on talousvaliokunta antanut selkänojaa niin rohkaistaan omia toimijoitamme toimimaan niin kuin tämä talo tahtoo

arvoisa puhemies kilpailutuksissa erityisesti julkisissa kilpailutuksissa totta kai päätavoitteena on saada kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja tehdä siitä sopimus mutta jos hintaa katsotaan tai jos paketoidaan niin isoiksi kokonaisuuksiksi että että pk sektori ja jopa suomalaiset yritykset eivät pysty tarjoamaan niin tällöinhän lopputulos voi olla itse asiassa päinvastainen voi käydä niin että ne työllisyysvaikutukset ja tuotanto siirtyvät meidän rajojen ulkopuolelle ja tällöin me sahaamme ikään kuin omaa oksaa siksi tämä on niin tärkeä asia ja siksi tähän asiaan kiinnitettiin erityistä huomiota viime vaalikaudella kun säädimme nykyistä hankintalakia hankintalakihan lähtee siitä että lain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoa jien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuun tämä tarkoittaa käytännössä sitä että tehdään mielekkäitä kokonaisuuksia jotka mahdollistavat tämän kun tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja tästä hanselin toiminnasta niin ei tässä oikeastaan juuri muusta ole kysymys kuin siitä että tätä lainsäätäjän tahtoa myös kaikessa toiminnassa ja kilpailutuksessa noudatettaisiin ja kun mietitään näitä kokonaisuuksia huomioitaisiin että me emme jätä suomalaisia pk yrityksiä kilpailutuksien ulkopuolelle sen takia että ne ne ehdot ja rajaukset ovat senkaltaisia että ne eivät pysty osallistumaan tuon vielä lopussa arvoisa puhemies esille minusta mielenkiintoisen ajatuksen muistan lukeneeni että texasin osavaltiossa osavaltiossa usassa oli käytössä sellainen järjestely että siellä lainsäädännöllä ohjattiin pk sektorille kaksikymmentä prosenttia hankinnoista mikä mahdollisti sen että pienet ja keskisuuret yritykset saivat tavallaan referenssikauppoja pystyivät omilla tuotteillaan tulemaan markkinoille ja syntyi uusia innovaatioitakin sitä kautta ja buustattiin pieniä yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä kasvuun

arvoisa herra puhemies jo nykyinen hankintalaki ja varsinkin sitä ennen tehty hankintaselonteko kaikkihan nämä korostivat sitä että kilpailutukset tulee tehdä sillä tavalla että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailuun tämä tapaus mikä viimettäin on noussut valtavasti viimeinen hanselin tekemä iso kilpailutus joka päättyi yhden toimijan voitoksi on varmasti kouluesimerkki siitä miten ei tulisi toimia lakihan antaa täyden mahdollisuuden kilpailuttaa tarjouspyyntö pienempiin osiin ja sitten kilpailuttaa sillä keinoin jolloin paikallisetkin yritykset toimivat tietääkseni hanselia sitovat nämä samat ilmastovaatimukset kuin kaikkia muitakin yrityksiä jotka valtion puolesta töitä tekevät elikkä pyritään minimoimaan kuljetukset jolloin päästöjä syntyy mahdollisimman vähän ja ennen kaikkea paikalliset yritykset ja kotimaiset tuotteet pääsevät markkinoille nythän emme tiedä aina kaikissa tapauksissa mistä ne tuotteet sinne tulevat kun tavaratoimitukset liikkuvat ne voivat tulla yhtä hyvin ulkomailta ja kuka ottaa selvää mistä ne eikä semmoista selvittäjää olekaan joka jokaisen paketin tutkii se on selvä asia mutta se mikä minua eniten huolestuttaa tässä kilpailutushurjuudessa jota suomessa tällä keinoin harjoitetaan jossa suuria urakoita annetaan ja suurilla toimituksilla heitetään pienet pihalle sehän on kysymys puhtaasti huoltovarmuudesta jos energiapuolella lähdemme tälle tielle niin kuin olemme jo lähteneet tapasin viikko sitten maanantaina suomalaisen yrittäjän joka toimii yhteistyössä itänaapurin kanssa hän toimittaa sieltä kotimaahan puuta ja ennen kaikkea energiapuuta jonkun verran turvettakin tulee kun me olemme nyt tekemässä tätä ilmastopolitiikkaa ja tuntuu että kotimaiset energiat varsinkin turve on lopetettava niin mehän teemme karmean strategisen virheen urho kaleva kekkonen aikoinaan elämäntyönään varoitti meitä aina siitä että me emme saa koskaan tulla riippuvaisiksi itänaapurista tulevan energian toimituksista totta kai sieltä energiaa voi tulla mutta emme voi olla siitä riippuvaisia kauppaa meidän pitää hyvän naapurimme kanssa aina käydä se on suomen suomen kansalle ollut aina hyvästä en sitä koskaan ole moittinut mutta emme saa tulla riippuvaisiksi nämä ovat kaksi eri asiaa nyt tällä energiapolitiikalla missä nyt turvetta ollaan lopettamassa suomi tulee täysin riippuvaiseksi venäjältä tulevasta hakkeesta sellaisina päivinä jolloin se kova pakkaspäivä suomessa koittaa valtaviin hinnannousuihin jokainen kansanedustaja tässä talossa aivan varmasti tietää sen onko meillä budjetissa yhtään liikkumavaraa kompensoida joitakin nousevia energiakustannuksia nykyisessä taloustilanteessa kun kohta esitellään talossa leikkauslistoja ei varmasti ole ei yhtään senttiä ole ei yhtään euroa ole päinvastoin joudumme leikkaamaan toivon arvoisat edustajakollegat että tämä asia otetaan vakavasti koska jos ajamme energiapolitiikkamme riippuvaiseksi naapurimaasta ja ajamme omat energianlähteemme alas niin otamme sellaisen riskin jota ei missään tapauksessa saa ottaa

herra puhemies viime viikolla täällä keskusteltiin todellakin tästä hanselin yhdestä kilpailutuksesta hyvin väkevästi ja itsekin siihen osallistuin nyt tiedämme että ne tiedot mitä silloin meille täällä tuli keskustelussa ilmi eivät aivan pidä paikkaansa vaan tämän puhtaanapitotuotteiden kilpailutuksen voitti jyväskyläläinen suomen

medituote oy pieni tukkufirma pieni tukkufirma joka toki niin kuin täällä sanottiin varmasti hankkii eri tahoilta näitä tuotteita eli tältä osin on syytä oikaista että hanselia ei syytetä siitä mihin se ei ole syyllinen kaiken tämän takana on eun kilpailudirektiivi muistan että kun silloin runsas kymmenen vuotta vuotta sitten käsiteltiin hankintalakia talousvaliokunnassa eräs asiantuntija sanoi että siellä direktiivissä on muistaakseni toistasataa rajoitetta jotka ohjaavat kansallista lainsäädäntöä eli meidän hankintalakia ja tekevät sen sitten tavattoman vaikeaksi eullehan tämä kilpailu on yksi pyhimmistä asioista se että sen toimivuus pelaa kaikkialla ja ja silloin sitä joudutaan lainsäädännössä toteuttamaan meilläkin no hansel on kunnille vapaaehtoinen ei ole pakko käyttää hanselia ja esimerkiksi tämä etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt omaa hankintaa ja silloin se voi tehdä sen ihan ihan niin kuin itse harkitsee lain puitteissa mutta täytyy muistaa että usein nämä hankinnat tekee kunnissa ja kuntayhtymissä nykyisin yksittäinen virkamies ja hän on sidottu lain määräyksiin ja jos hän niistä poikkeaa niin kunta joutuu markkinaoikeuteen joku kilpailija joka on hävinnyt varmasti vie sinne ja jos virkamies tekee parikin kertaa päätöksen joka menee nurin markkinaoikeudessa ja tuo tuo kunnalle sitten ison hyvityslaskun tai muita monenlaisia vaikeuksia niin siinä on aika vaikeassa tilanteessa tämä viranhaltija saattaa tulla jopa virasta potkut jos jos useammin käy näin että tekee laittoman päätöksen usein tämä johtaa siihen että hinta ratkaisee liikaa ja taas sitten esimerkiksi tämä paikallinen yritys tai pk sektori kärsii juuri tämän takia eli tässä on kyllä monenlaisia tekijöitä mutta sanoisin että suurin ongelma on eun ylikireä kilpailudirektiivi joka johtaa tähän käytäntöön kaikki olemme ja minäkin olen voimakkaasti sitä mieltä että pk yrityksiä pitää suosia ja pitää paikallista käyttää aina kun se on mahdollista mutta täytyy muistaa tässä kokonaisuudessa nämä rajoitteet mitä tähän sisältyy

herra puhemies on erinomaista että tätä keskustelua täällä nyt käydään vielä uudestaankin kyllä täytyy todeta että kilpailulainsäädäntö tulisi tarkistaa ihan merkittäviltä osin myös meidän euroedustajiemme brysselissä tulisi huomioida tämä eu direktiivistä alkunsa saanut ainakin suomen kannalta täysin kohtuuton kilpailutuslainsäädäntö kilpailutuksen seurauksena tällä hetkellä syntyy paikallista työttömyyttä ja paikallista ahdistusta esimerkkinä varsinais suomen sairaanhoitopiiri kilpailutti ensihoidon kuljetukset sillä seurauksella että kaikki ne yrittäjät jotka olivat sillä laajalla alueella hoitaneet näitä palveluja lähellä ihmisiä siellä pienten kylien ja kaupunkikuntien keskellä jo toistakymmentä vuotta hävisivät kilpailun sellaiselle yhtiölle jolla ei ollut yhtään kuljetuskalustoa ei työntekijöitä mutta oli halvin hinta kyllä tällä seurauksella nämä joutuivat sanomaan irti sata ihmistä työttömäksi joutuivat myymään kalustonsa ja kaikki pois puhemies tässä toiminnassa ei ole järjen häivää tällä hetkellä tilanne on niin hankala että nyt hallituspuolueiden edustajat jotka täällä olette kyllä ihan iltakoulua suosittelisin teille tämän kilpailutuslainsäädännön puitteissa ja käytäisiin läpi nämä porsaanreiät mitä siellä on miten joku sellainen yhtiö voi voittaa tarjouskilpailun jolla ei ole edes kalustoa eikä työntekijöitä

puhemies tämä ei nyt ole ihan tämän tekstin alla oleva asia mutta kyllä tämä pienyrittäjien tukeminen ja näihin näihin tosiasiallisiin ongelmiin tarttuminen iso

arvon puhemies julkiset hankinnathan ovat vuosittain noin kolmekymmentäviisi miljardia euroa ja meillä on hyvin paljon ongelmia paitsi nykyisen lainsäädännön osalta jota jota tietenkin täytyy täytyy korjata myöskin hankintaosaamisessa kuntien hankintaosaamisessa on on valtavasti puutteita ja tästä kärsii koko kansa julkisella sektorilla on jo tällä hetkellä nykyisen lainsäädännön puitteissa hyvinkin mahdollista laillisesti esimerkiksi suosia lähiruokaa mutta koska hankintaosaaminen ei ole sellaisella tasolla että me saisimme tästä nykylainsäädännöstä kaiken irti sitä täytyy tietenkin vahvistaa joka suunnalla sitten nostan julkisista hankinnoista esiin tämmöisen ikävämmän näkökulman kuntakorruptio näkyy nimenomaan julkisissa hankinnoissa maankäytössä ja rakentamisessa ehkä tässäkin salissa on jo nostettu sellaisia tapauksia esiin joissa tätä kuntakorruptiota on ollut havaittavissa meillä on erittäin tärkeää että että joka ainoa hankinta joka meillä kunnissa ja julkisella taholla ylipäätään toteutetaan olisi mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti tehty että voidaan jälkikäteenkin tarkistaa että onhan kaikki mennyt niin kuin piti lainsäädäntöä voitaisiin tältä osin kehittää toki tässä nyt viilataan tätä lakia niin että voisi esimerkiksi sellainen olla mahdollista että kaikki ostolaskut julkistettaisiin kaikissa suomen kunnissa aina ja tämä voisi koskea myöskin kuntien yhtiöitä eli tässä on ihan tämmöinen harkinnanvarainen jatkokehittämisajatus julkisten

arvoisa herra puhemies käsiteltävän asian ydin on se että viime kaudella hansel ja kuntahankinnat yhtyivät ja siitä tehtiin erillinen lainsäädäntö siinä lainsäädännön yhteydessä jäi sitten vielä kesken tämän hanselin niin sanottu viranomaistoiminta mikä tässä lainsäädännössä nyt tulee käyttöön ja myös sitten se että hansel voi kerätä tietoa tietoa näistä hankinnoista tämä on se lähtökohta toki tässä nämä edellä tulevat asiat liittyvät tämänkin päivän kohtaan koska hansel on myös neuvoja näiden eri asioiden osalta ja ja toivoisinkin että juuri tämä kuntahankintojen puoli puoli se osaaminen hankintaosaaminen millä he neuvovat myös näitä yhtiöitä kunnat tekevät omia hankintoja sitten on erillisiä kuntaryhmiä mitkä tekevät omia hankintojaan ne tulevat sitä kautta markkina on siis todellakin se kolmekymmentäviisi miljardia euroa vuodessa yhdyn myös täysin siihen näkemykseen kun viime kaudella tehtiin uusi hankintalaki että sitä hankintalakia kunnissa ja näissä hankintayhtiöissä ei osata käyttää me voimme mahdollisesti pilkkoa hankinnat siellä me voimme painottaa innovaatiota me voimme painottaa työllisyyttä me voimme painottaa ympäristöasioita me voimme neuvotella erilaisten hankintaryhmien kanssa ennen sen hankinnan tekoa ja katsoa onko siellä esimerkiksi vaikka kausivihanneksia saatavissa lähialueelta nämä kun vain tehdään sinne hankintaan niin voidaan toimia mutta tässä toinen puoli voi olla vastuussa olevien virkamiesten pelko että hankinnoista tulee valitus se on yksi asia eli siinäkin on se osaaminen meidän pitäisi vahvistaa näiden virkamiesten osaamista että osattaisiin tehdä niitä hankintoja myös siihen tapaan että myös paikalliset pk sektorin yritykset pääsisivät pääsisivät mukaan kankaanniemi kankaanniemi otti eun syyksi mutta ehkä näillä perusteluilla en veisi niin kauas tätä asiaa kyllä meidän täytyy katsoa se oman kunnan päätöksenteko ja oman kunnan omat hankinnat ja valtionkin omat hankinnat tässä otan esimerkiksi kyllä sen mitä edustajat hoskonen ja kalmarikin ottivat esille että esimerkiksi valtion ja kuntien pitäisi olla esimerkki tällä hetkellä senaatti kiinteistöt kilpailuttaa todellakin energiaa suomessa siten että tulee isoja kymmenien lämpölaitosten yhdistelmiä näihin sitten ollaan tuuppaamassa pellettiä

puhemies yhdyn tähän edustaja pirttilahden erinomaiseen puheenvuoroon ajattelin vielä omassa puheenvuorossani nostaa nimenomaan tätä neuvottelumenettelyä menetelmänä joka on hyvin vähän tunnettu vielä mutta jota kannattaisi enemmän käyttää sen lainsäädäntö

käydään yhdessä läpi millä millä ratkaisumenetelmillä mikäkin tuote tai tai toiminta pystyttäisiin tekemään ja kilpailutus pystytään hyvin avoimesti sitten tekemään siltä pohjalta eli tämä ei suosi ketään yksittäistä toimijaa mutta antaa mahdollisuuden myös erilaisille erilaisille toimintamalleille päästä toteuttamaan ehkä jossain tapauksissa myös halvempia toimintatapoja kuten esimerkiksi tässä tässä energiantuotannossa olisi hyvin voinut tehdä elintarvikepuolelta on vaikkapa se että kilpailutetaan aikarajoite perunan kuorimisesta tulee olla tietty aika kun kun se on toimitettu voidaan laittaa laatutekijöitä vaikkapa siihen että liha täytyy olla jäljitettävissä voidaan vaatia että että maito on gmo vapaata voidaan vaatia että marjat ja kasvikset tulee voida käyttää ilman kuumentamista joka ei ole ulkomailta tuoduissa tuotteissa mahdollista erilaisten bakteerien ja bakteeritautien vaaran vuoksi tämäntyyppisiä esimerkkejä kyllä löytyy kun vain on se selkänoja ja yhteinen tahtotila

arvoisa puhemies vielä sen verran näistä julkisista hankinnoista että kun katsomme aina kokonaisuutta niin pitää ottaa huomioon totta kai ensimmäisenä suomalainen huoltovarmuus että kaikki toimii kunnolla aina kaikissa olosuhteissa toisena asiana tulee puhtaus kun esimerkiksi ruokatilauksista on kysymys saammeko parasta puhdasta ruokaa vai syömmekö ehkä joitakin ulkomailta hankittuja sellaisia ruokaeriä joissa on vaikka lääkejäämiä tai muita ongelmia elikkä tämä on kansanterveys asia myös sitten kolmantena tietenkin tulee energiapolitiikka edustaja pirttilahti puheenvuorossaan mainitsi armeijan armeijan kasarmien lämmityksen jossa lämmityspolttoaine on kilpailutettu tällä kertaa kuulemani mukaan kuulemani mukaan tulee tuolta itärajan takaa aikanaan nousi valtava kohu muistaakseni yhdeksänkymmentä luvun lopulla kun armeija kilpailutti leipätoimituksensa sen voitti ruotsalainen näkkäri ja siitähän sitten meteli nousi ja ja sittemmin se oikaistiin kun suomalainen voitti seuraavan kilpailutuksen näissä tällaisissa asioissa pitäisi myös olla sen verran isänmaallinen että meidän omat hankinnat kansakunnan kannalta tärkeät hankinnat keskitetään aina suomeen ihan varmasti voidaan tarjouspyynnöt laittaa sillä keinoin hansel pitää huolen siitä että kotimaisuusaste säilyy ja kaikki turvallisuustekijät huomioidaan kun meillä on rauhalliset rauhalliset olosuhteet ja maailmassa menee kaikki hyvin niin silloinhan ei ole ongelmaa mutta esimerkiksi tämä nyt vallalla oleva koronakriisi koronakriisi joka on kasvamassa näköjään joka päivä yhä suuremmaksi entäpä sitten kun meillä on toimitukset ulkomailta ja omaa tuotantoa ei enää ole mitäs sitten tehdään elikkä tässä asiassa kannattaa se kotimainen jokaisen suomalaisen ja varsinkin kansanedustajan rinnassa tulee sykkiä suomalainen sydän jotta tehdään isänmaallisesti viisaita päätöksiä se ei millään lailla loukkaa kilpailulakia taikka muutakaan eu lakia kun toimimme oikein ja avoimesti mutta tärkeää on se että kilpailutukset tehdään niin kuin hankintaselonteko ja hankintalaki sanovat eikä tällaisena jättimäisenä jättimäisenä möhkäleenä koska sitten kun nämä pienet yrittäjät markkinoilta häviävät pois niin minä luulen että seuraavassa ja sen lopputuloksessa hinta yksikköhinnat ovat hieman jotain muuta kuin tänä päivänä

puhemies nämä huolet mitä täällä salissa on nyt tänään kuultu tästä aiheesta ovat varmasti ihan aiheellisia me tiedämme että hanselia pidetään myöskin asiantuntijaorganisaationa välttämättä se ei ihan kaikilta osin sitä ole sitäkin palautetta on jo tullut tuossa kentältä nyt me tiedämme että viides kahdettatoista kun hansel lakia muutettiin kunnat myöskin tulivat mukaan ja kuntahankinnat periaatteessa muuttuivat tähän hanselin alaisuuteen tänä päivänä niitä kuntia taitaa olla jo lähes kaksisataa jotka käyttävät hanselia hyödyksensä senkin me tiedämme että suuruuden ekonomia ei ole aina oikea vastaus kuten täällä on moneen kertaan kerrottu jos hinta on se määräävä tekijä niin tiedämme että harvoin me saamme halvalla hyvää tuotetta hansel itse vakuuttaa omassa mainoksessaan että kilpailuttaa mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla hinta ja laatutekijät huomioon ottaen toivon että näin tapahtuu ja myöskin se kotimaisuus on siellä yhtenä keskeisenä asiana tässä kilpailutuksessa suomen yrittäjät taas vastaavasti sanoo että hankintalaki ja terve järki sanovat että hankinnoissa tulee huomioida pk yritysten osallistumismahdollisuudet tämä on on juuri se että lainkin mukaan kaikkien pitää päästä samalle viivalle valitettavasti vain suomen kunnissa ei ole riittävästi hankintaosaamista ja se on yksi sellainen suuri epäkohta ja siitä syystä hyvin helposti saatetaan siirtyä tällaisiin suurempiin kokonaisuuksiin ja niistä on kyllä tuolla kentällä hyvin paljon kokemuksia miten niissä on sitten käynyt kun ollaan jouduttu purkamaan sopimuksia ja ottamaan ne uudelleen käyttöön jos vielä palaan lyhyesti tähän itse esitykseen niin tässä muun muassa

meidän käsistä sitten tuonne tuonne eurooppaan talousvaliokunta myöskin pitää kilpailuneutraliteetin kannalta ongelmallisena että julkishallinnon toimija joka saa lakiin perustuen tietoa markkinoiden toiminnasta harjoittaa varsin samanlaista toimintaa kuin markkinoilla yksityiset elinkeinonharjoittajatkin tämä koskee erityisesti hankinta ja ja asiantuntijapalveluita talousvaliokunta pitää tärkeänä että valtioneuvosto seuraa tarkoin hanselin toiminnan vaikutusta asiantuntijapalveluiden markkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin jos asiantuntijapalveluiden markkinat näyttävät häiriintyvän toivon myöskin että tätä täällä sitten tässäkin tulemme seuraamaan mitenkä tämä hanselin kehitys tulee jatkumaan ja

arvoisa herra puhemies muutama ajatus joka sivuaa käytettyjä puheenvuoroja nimenomaan hankintalakiin liittyen edustaja laukkanen esitti tämän kuljetusyrittäjän tapauksen ja tässäkin on ihan selvästi kysymys siitä minkälainen tarjouspyyntö on jätetty ja minkälainen on osaaminen hankintalain ehtojen käyttämisessä jos ehdoissa on selvästi pisteytetty referenssit niin ei sinne pääse sitten mukaan sellainen yrittäjä yrittäjä jolla niitä referenssejä ei kerta kaikkiaan ole ja pisteet jäävät alhaisiksi eli tarjouspyynnön tekijällä pitää olla siinä näkemys lähiruuasta on puhuttu ja uskon että edustaja hoskosen hyvä puheenvuoro saa tässä tukea ympäristömies hoskonen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja varmasti on samaa mieltä että kotimainen ruoka on arvossa ja sitä on pidettävä arvossa me emme suoraan voi vaatia kotimaista ruokaa mutta me voimme laittaa sinne vaikka vaikka ruuan osalta pisteytykseen mikä on ruuan hiilijalanjälki ja silloin kotimainen ruoka pärjää varmasti paremmin ja se on aivan relevantti relevantti peruste edustaja lulu ranne puhui korruptiosta ja avoimuudesta olen samaa mieltä siinä suhteessa ja esimerkiksi tästä ajatuksesta ostolaskujen avoimuudesta esimerkiksi helsinki käyttää sitä on käyttänyt jo pitkään kotikuntani valkeakoski otti sen muutama vuosi sitten käyttöön kun

arvoisa herra puhemies tässä tänään aamulla on kymmenen aikoihin tullut hallitukselta tiedote että marinin hallitus aikoo täsmentää yhteishankintojen periaatteita tämä on hieno uutinen meille kaikille tähän keskusteluun kilpailulainsäädäntö on vaikeaselkoinen meillä kotikaupungissani espoossa on kymmeniä juristeja jotka lukevat tätä lainsäädäntöä ja tulevat meille eri lautakuntiin kertomaan että kun tämä asia on niin vaikea ei laki saa olla sellainen että kunnissa tarvitaan kymmenen lakimiestä selvittämään mitä se tarkoittaa jos tällainen on meillä tilanne niin silloin on kyllä lain tarkentamisen paikka selkokielelle

puhemies totean vielä sen että näissä hankinnoissa on niin paljon erityisyyttä johtuen tästä eun direktiivistä jota me täällä nyt sitten toteutamme että kyllä kohta tosiaan tarvitaan tämmöinen hankintojen peruskoulutus joka kuntaan jotta näihin asioihin saadaan tolkkua britanniaa tässä hieman kateellisena seuraan kun ovat voineet tämän eu taakan selästänsä ravistaa pois ja voivat nyt sitten ihan itsekseen siellä säätää lakeja ja kilpailuttaa oman maan edun mukaan näitä asioita ei tämä ole mikään kannanotto suomen lähtemiseksi eusta tänään juuri tässä keskustelussa hieman heitä kadehdin

laukkanen kiuru koskela ja niin edelleen kilpailutuksessa hinta ei saa olla niin määräävä kriteeri että laatu kärsii ja jää toisarvoiseksi on kohtalokasta jättää pk yritykset vain jättiläisten jalkoihin liikennetiet lähiruoka energia alat on nostettu esille täällä keskustelussa tänään huoltovarmuus kaikessa on otettava huomioon epävarmoja aikoja eletään niin kuin tiedetään suomen pitäisi olla varautunut omaan tuotantoon laajasti eun kilpailudirektiivi määrää paljon liikaa kuten kankaanniemi tässä selvitti vaikka tietää että olisi kokonaisuuden kannalta parasta valita laatua ja ehkä pienemmän yrityksen tuote halvin tarjous usein voittaa koska virkamiehet pelkäävät jatkotoimia toivoisinkin rohkeutta virkamiehille valita useimmiten se kotimainen tuote

on nostettu elintarvikkeet vahvasti esille ja se on totta että kun me syömme suomalaista lihaa kasviksia juureksia kananmunia me tiedämme kuinka eläimiä on kohdeltu pääosin hyvin me tiedämme että ei ole liikaa antibiootteja käytetty mutta kun meille tulee ruokaa ulkomailta me emme tiedä alkuperää miten on niiden tuotteiden kanssa joten kotimaisuus kunniaan lähiruoka

arvoisa puhemies tuossa elomaa nosti kotimaisen ruoantuotannon esiin ja siitä on moni muukin täällä puhunut hoskonen sen taisi aloittaa se on tärkeä asia mutta mutta kyllähän täällä jotain on nurin hassusti jos me täällä puhumme koko ajan ruoasta se on tärkeä asia minä olen samaa mieltä mutta jos kotimaisen ruoan valmistukseen rakennetaan tilat joku navetta tai

jos se tulee teräsrakenteisena tai jonakin muuna niin se kotimaisen ruoan tuottaja joutuu valitettavasti nykypäivänä valitsemaan hyvin usein siihen karjarakennukseen rakennusmateriaalit tai ristikot tai muut ulkomailta kyllä meillä aika aika nurinkurinen tämä juttu on valitettavasti tämä tilanne on ajautunut siihen me elämme yhteisvaluutan aikaa joka aiheuttaa meille tällaisia ongelmia kiitoksia

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista asian käsittely keskeytettiin kuudes kolmatta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu
arvoisa herra puhemies todellakin keskustelu jatkuu perjantaina aloitettiin ja silloin puheessani sanoin että pohjoismaat eu maat ja nato ovat luontaisia yhteistyösuuntia samoin kuin valtiot joiden kanssa meillä on kahdenvälisiä sopimuksia korostin sitä että nämä maat ja nämä tahot ovat maita jotka ajattelevat samaan tyyliin no edustaja mustajärvi tiukkasi omassa puheenvuorossaan

mitä se tyyli tarkoittaa onko se sama asia kuin arvo mihin en voinut enää vastata aikataulun loputtua ehkä näin voidaan ajatella arvot ohjaavat toimintaamme ja kun toimintaa on niin se on jonkin tyylistä kun sanoin että teemme jollakin tyylillä teemme joillakin arvoilla asioita näiden tahojen kanssa silloin puhuin maista joilla on ihmisoikeuksien kanssa samantyylinen ajatusmaailma oikeusvaltiota kunnioitetaan kunnioitetaan vapaata mediaa mediaa riippumattomia tuomioistuimia sananvapautta ja näin päin pois edustaja mustajärvi kiinnitti myös siihen huomiota että suomen hallinto on käyttänyt aikanaan samanlaista salaista salausjärjestelmää kuin ruotsi ja ruotsi tiesi aikaisemmin että että salausjärjestelmä ei ole turvallinen se vuotaa ja kiinnitti tähän asiaan huomiota sen verran historiaa että kaksituhattakolmetoista saimme tietää että ulkoministeriötä vakoillaan ja saimme siitä tiedon ulkomaiselta valtiolliselta toimijalta siis tiedustelutiedon tämä on nyt sellainen asia joka viime vaalikaudella saatiin eteenpäin me teimme tiedustelulainsäädännön joka mahdollistaa meidän viranomaisillemme samankaltaiset mahdollisuudet kuin monella käytännössä kaikilla länsi euroopan maalla on olemassa kun meillä on nämä oikeudet olemassa voimme myös vaihtaa tiedustelutietoja niiden maiden kanssa meillä on yhteistyötä ja joilla on samanlaiset arvot ja jos niin halutaan sanoa samanlainen tyyli

arvoisa puhemies

voi jäädä enää koskaan yksin siksi on tarkoituksenmukaista että suomi sitoutuu kaikkiin läntisten demokratioiden yhteistyöelimiin ja laajentaa puolustusyhteistyötä näiden kanssa niin syvälle kuin se vain suinkin on mahdollista yhteiset huoltovarmuusjärjestelyt ja materiaalihankinnat on luontevaa toteuttaa yhteistyössä pohjoismaisten kumppaniemme kanssa vuosina kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista puolustuselonteoissa määritelty suomen tahtotila on nähdäkseni hyvin selvä tiivistetään ja syvennetään yhteistyötä pohjoismaisella tasolla niin ulko turvallisuus kuin myös puolustuspolitiikassa tälle linjalle on kansan selkeä tuki hallitus oppositio rajat ylittävä yhteisymmärrys ja esimerkiksi tänään tätä käsiteltävää sopimuskokonaisuutta ovat olleet sorvaamassa useat eri hallituspohjat arvoisa puhemies on tässä yhteydessä todettava myös että voimapolitiikka on valitettavasti palannut eurooppaan ja meidän itämeren alueellekin entistä puolustusministeriä jyri häkämiestä paheksuttiin julkisesti kun hän mainitsi vuonna kaksituhattaseitsemän suomen kolmen suurimman turvallisuushaasteen olevan venäjä venäjä venäjä krimin laittoman anneksoinnin ja ukrainan sodan jälkeen paheksuntaa on kuulunut huomattavan paljon vähemmän häkämies oli kaukaa viisas mies hänen silloinen uhka arvionsa kyllä pätee tosin edelleenkin pahaa päivää varten ei voi koskaan varautua liiaksi siksi yhteistyötä kaikkien läntisten demokratioiden kanssa tulee tiivistää tämä koskee myös puolustusliitto natoa johon muuten tässä tänään käsittelyssä olevassa sopimuskokonaisuudessa kuuluvat mainitut tanskan kuningaskunta sekä norjan kuningaskunta arvoisa puhemies hallituksen esityksen mukainen puolustusyhteistyön tiivistäminen on linjaltaan oikea tarvitsemme kuitenkin lisää kunnianhimoa puolustuspoliittisessa länsi integraatiossa meidän tulee täällä eduskunnassa käynnistää vakava keskustelu suomen liittymisestä puolustusliitto naton jäseneksi ja edistää myös siten länsi integraa tion etenemistä ruotsissa kansan enemmistö ja koko porvariblokki kannattavat jo nykyisin tätä jäsenyyttä on vain ajan kysymys kun myös ruotsin sosiaalidemokraatit nostavat peukun ylös nato jäsenyydelle ja maa jättää oman jäsenhakemuksensa kaikki viitteet tälle kehitykselle ovat jo olemassa kolme suurinta turvallisuusuhkaa ovat yhä edelleen samat kuin reilu vuosikymmen sitten meidän tulee edistää ja tiivistää puolustusyhteistyötä lähialueittemme demokratioiden kanssa eteenpäin mahdollisimman syvälle aina nato jäsenyyteen saakka

arvoisa puhemies tuo edellisen edustajan puhe oli niin väkevä että minun pitää sitä kyllä heti kommentoida olen tuosta hänen esittämästään nato näkemyksestä täysin päinvastaista mieltä

minun mielestäni oli aika rohkea puheenvuoro viime viikolla kun aloitimme keskustelun

oli ilo havaita että täällä hyvin monet puolustusvaliokunnan jäsenet pitivät puheenvuoroja ja täytyy todeta että on hienoa että meillä on hyvin yhtenäinen näkemys siitä että suomessa pitää olla kotimaista patruunanvalmistusta ja puolustusvälineteollisuutta tämä oli ilo huomata mielestäni me kaikki toimme puheenvuoroissamme esiin sen että näistä meidän pitää edelleen pitää kiinni elikkä suomessa on kaksi yhtiötä nammo ja patria jotka nyt päällimmäisinä keskusteluun ovat nousseet jotta me pystymme turvaamaan heidän toimimisensa ja rakentamisensa ja kehittymisensä täällä kotimaassa niin meidän pitää taata niille edellytykset ja olla aktiivisia pitämään omaa huoltovarmuuttamme yllä ainoastaan sillä me voimme varmistaa kriisiajan ja kriisitilanteiden huoltovarmuuden suomessa näistä meidän pitää pitää kiinni me emme saa

näistä edellä mainituista yhtiöistä luopua hitustakaan niissä on omistusta myös norjassa ja nammon osalta käsittääkseni myös ruotsissa

nyt tässä keskustelun lomassa meillä on

paljon keskustelua aiheuttanut tämä koronavirus ja se on hyvä muistutus meidän yhteiskunnallemme siitä mikä merkitys on kotimaisen teollisuuden

toimintaedellytyksillä suomessa ja myös muilla aloilla kuin puolustusvälineteollisuudella elikkä huoltovarmuudesta meidän pitää kaikin kynsin ja hampain pitää yhdessä

toistamiseen haluan nostaa esiin tämän euroopan unioni lähtöisen mahdollisen lyijykiellon jos me siihen lähdemme niin samalla me avaamme tavallansa

arvoisa puhemies huoltovarmuuden takaaminen mahdollisessa kriisitilanteessa kuuluu ehdottomasti valtion ydintehtäviin kansallisten varautumistoimien lisäksi tarvitsemme myös kansainvälistä yhteistyötä minkä lisääminen on kaikin puolin viisasta huoltovarmuus ei voi perustua nykyisessä globaalien toimitusketjujen maailmassa pelkästään kansallisiin varautumistoimiin vaan yhteistyö muiden samanhenkisten valtioiden kanssa on välttämätöntä huoltovarmuusyhteistyö ruotsin norjan ja tanskan kanssa on hyvin kannatettavaa meillä on muihin pohjoismaihin läheiset ja luottamukselliset suhteet ja tämän lisäksi paljon samoja huoltovarmuuteen liittyviä huolia ja ja intressejä liitesopimuksessa sovitaan huoltovarmuuden järjestelyistä kehittämisestä ja toimenpiteistä sekä siitä millä ehdoin pohjoismaat voivat antaa ja vastaanottaa toisiltaan apua sen yhteydessä osapuolilla on mahdollisuus valita erikseen minkä substanssialojen yhteistyöhön ne sitoutuvat mikä palvelee niiden yksilöllisiä intressejä sopimus tarjoaa mahdollisuuden tehokkuushyötyjen saavuttamiseen tiiviimmän yhteistyön avulla pystymme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti puolustusmateriaalialan yhteistyömahdollisuuksia ja ja välttämään toimintojen tarpeetonta päällekkäisyyttä puolustuspoliittisen yhteistyön tiivistäminen muiden pohjoismaiden kanssa on muutenkin kaikin puolin hyvin luonteva ja järkevä kehityssuunta suomelle ruotsi norja ja tanska jakavat kanssamme samat arvot ja painivat samojen geostrategisten ja turvallisuuspoliittisten haasteiden kanssa

ja tanskaa koskeva sopimus ja yhteistyö ovat suomen kannalta äärimmäisen tärkeitä suomen sotilaspoliittinen asema on selkeä täällä pohjolassa ja teemme hyvää yhteistyötä totta kai eri suuntiin euroopan unioni on yksi meidän yhteistyökumppanimme tärkeä sellainen totta kai olemme yhteistyössä myös yhdysvaltojen kanssa pfp yhteistyön takia ja muutenkin sitten oman puolustuksemme huolehdimme itse ja niin kuin urho kaleva kekkonen aikoinaan sanoi haemme ystävät läheltä ja vihamiehet kaukaa tämä periaate pitää edelleen säilyttää ja se tarkoittaa sitä kun olemme täällä pohjoisessa tavallaan eräässä maailman äärinurkassa että ne yhteistyökumppanit mitkä meillä on ovat tuossa lännessä erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita ruotsi norja ja tanska demokraattisia valtioita joiden kanssa yhteistyö on ollut luontevaa vuosisatoja olemme tehneet aikojen alusta asti yhteistyötä eri tavoin kauppaa on käyty ja ihmiset ovat liikkuneet rajojen yli olemme tehneet matkoja keskenämme eri valtioihin sitten esimerkiksi suomesta kuten tiedämme on mennyt ruotsiin lähes puoli miljoonaa ihmistä aikanaan työnhakuun elikkä kun kaikin puolin tämä yhteistyö on ollut meille luontevaa niin olisihan se outoa jos tässä ympäristössä me emme kehittäisi tätä yhteistyötä niin että teemme yhteistyötä materiaalialalla tulevaisuudessa toivon mukaan myös puolustusmateriaalin osalta voisimme tehdä teollista yhteistyötä valmistaa puolustusmateriaalia yhteisillä ponnistuksilla yhteisellä yrityksellä mikä olisi huoltovarmuuden kannalta äärimmäisen tärkeää koska pitää muistaa että silloin kun silloin kun maailmassa on kriisi niitähän aina silloin tällöin tulee sille me emme näköjään mahda mitään on viisasta varautua niin että pidämme yhteistyökumppanit lähellä ja sitten teemme eri suuntiin myös venäjän kanssa hyvää yhteistyötä ja ystävyys ja luottamus säilyy keskenämme ettemme

olisi jonain päivänä taas siinä tilanteessa että olemme pulassa kuten kuten kahdeksankymmentä vuotta sitten olimme nyt kun elämme maaliskuuta ja kohta tulee kahdeksankymmentä vuotta talvisodan päättymisestä aikaa niin tämä tänä päivänä käsiteltävä aihe on sen takia äärimmäisen ajankohtainen

arvoisa puhemies edustaja hoskonen tuossa viittasi siihen muistopäivään jota tällä viikolla vietämme perjantaina kautta koko isänmaamme muun muassa kirkonkellot soivat talvisodan muistopäivän kunniaksi historian näkökulmasta kahdeksankymmentä vuotta on varsin lyhyt aika ja meillä on vielä keskuudessamme niitä jotka sotarintamalla tai kotirintamalla puolustivat isänmaatamme ja vielä enemmän keskellämme elää niitä joiden lapsuutta tai nuoruutta sota varjosti arvoisa puhemies meidän on tärkeää työskennellä rauhan puolesta mutta myös varautua pahimman varalle on äärimmäisen tärkeää että maailman muutoksista huolimatta tai oikeastaan juuri niiden vuoksi huolehdimme uskottavasta maanpuolustuksesta myös yhteistyössä muiden maiden kanssa tässä hallituksen esityksessä on kyse siitä että pohjoismaat parantavat yhteistyötä puolustamiseen liittyvien materiaalien saatavuuden varmistamisessa tässä mietinnössään valiokunta korostaa aivan oikein sitä että meidän on on huolehdittava meillä suomella valtiona on riittävät valmiudet tarvittaessa itsenäisesti puolustaa maatamme tämä tarkoittaa sitä että meillä on itsellämme oltava riittävä osaaminen riittävät varmuusvarastot esimerkiksi ampumatarvikkeita sekä kyky ja valmius tuottaa tarvittavaa sodan ajan materiaalia valiokunta toteaa että suomi on kehittänyt huoltovarmuuttaan pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti vuosikymmeniä tavalla joka on eu vertailussa ainutlaatuinen samalla valiokunta toteaa että kansallisin voimavaroin tehtävät järjestelyt eivät nykymaailmassa yksin riitä vaan meidän on myöskin etsittävä kumppaneita arvoisa puhemies pohjoismaat ovat meille monin tavoin luonteva ja turvallinen kumppani tehdä yhteistyötä aivan kuten tässä keskustelussa on jo tullutkin esille hallituksen esitys myös noudattaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista puolustusselonteon linjaa siinä todetaan että tiivistämme yhteistyötä muun muassa pohjoismaiden kesken hallituksen esitys tukee maamme puolustamista ja syventää yhteistyötä lähinaapureidemme kanssa ja se on siksi erittäin hyvä ja kannatettava

arvoisa puhemies pohjoismainen yhteistyö huoltovarmuuden sektorilla on itsestäänselvä asia jo maiden sijainnin vuoksi mutta myöskin maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan selvitys tuki sitä että mitä lähempänä yhteistyökumppanit sitä mielekkäämmäksi yhteistyö koetaan ja sitä laajempi hyväksyntä sillä yhteistyöllä on suomalaisessa yhteiskunnassa äärimmäisen tärkeää kun puhutaan niinkin tärkeästä kansallisesta asiasta kuin huoltovarmuus on myös se että tieto kulkee hallituksen ja opposition välillä vaikka olisi kyse sitten valtion osaksi omistamista yrityksistä ja että se tieto kulkisi myöskin hallitusvaihdosten yli ettei käy niin niin kuin on monesti ollut syytä epäillä että on jätetty aivan liian paljon aivan liian monta asiaa kertomatta ja tahtoo olla niin että ennemmin tai myöhemmin ne asiat tulevat sitten

tulee kansainväliseen yhteistyöhön niin tehdäänpä sitä kenen kanssa tahansa tässä yhteistyössä ei saa olla naiivi vastahan uutisoitiin crypto ag yrityksestä kymmeniä vuosia muun muassa suomalaisella hallinnolla oli käytössään sellainen viestiliikenteen salausjärjestelmä joka oli oli murrettu yhdysvalloissa siellä oli salauksenmurtotyökalut olemassa niin että suomalaista viestinvaihtoa pystyttiin seuraamaan ruotsi tiesi kymmeniä vuosia tämän asian mutta ei kertonut suomalaisille mitään ja kuitenkin ruotsalaisia on totuttu pitämään kaikista luotettavimpina yhteistyökumppaneina miten eri maat valmistautuvat huoltovarmuuteen norjassa on nyt mielenkiintoinen esimerkki tähän koronatapaukseen liittyen sehän teki ennakoivan tilauksen aavisti vaaran suojavälineistä mutta jos kriisi jatkuu nekään eivät tule riittämään ja siellä on otettu elinkeinoelämä ja ja puolustushallinto ja valtion sektorit jo koolle oman tuotannon käynnistämiseksi siksi olisi tärkeää että nämä oman tuotannon juuret pidetään kotimaassa eikä niitä anneta esimerkiksi yhteisyritysten kautta pois sillä paitsi yhteisyritys pitää huomata myöskin se missä on tuotannon sijainti